Arvoisa kollega, Te sanoitte aivan oikein, että alkuperäiskansoja on ärsyttänyt Euroopan parlamentin muinainen päätös kieltää hylkeennahkojen myynti. Kysyn, että kerrotteko Te aina näille kysyjille, että juuri alkuperäiskansojen hylkeennahkojen myynnin suhteen on tehty poikkeus, eli niitä voi myydä?